ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö neljätoista keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmeneskahdeksas toista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa

on rami lehto lehto jani mäkelän

eduskunta hyväksyy

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

tämän yths lakiasian olen jo ensimmäisessä käsittelyssä keskustellut ne asiat jo omalta osaltani puhunut mutta pyysin puheenvuoron vain todetakseni että on hienoa että nyt saadaan tähän pitkään valmisteltuun lakiprosessiin piste ja saadaan laki lopullisesti hyväksyttyä haluan myöskin todeta iloni ja kiitokset kaikille asianosaisille siitä että meillä on ollut erittäin hyvä ja myönteinen prosessi tässä todellakin kiitokset myöskin opiskelijajärjestöille tämän asian esillä pitämisestä ja onnittelut opiskelijoille terveydenhuollon tulevaisuuden järjestämisestä

arvoisa rouva puhemies tämä on äärimmäisen tärkeä ja odotettu uudistus tällä turvataan tulevaisuudessa hyvät ja toimivat mutta ennen muuta yhdenvertaiset opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa opiskeleville opiskeleville yhdenvertaisuudenkin kannalta tämä on tärkeä uudistus siis laajentaa nämä ythsn tuottamat opiskelijaterveydenhuoltopalvelut koskemaan meidän kaikkia korkeakouluopiskelijoitamme näin siis jatkossa amk eli ammattikorkeakouluopiskelijat saavat samat palvelut kuin yliopistossa opiskelevilla on ollut tähän asti ja on myös tulevaisuudessa

terveyseroja ja tukee erinomaisen hyvällä tavalla meidän opiskelijoidemme elämää ja opiskelua esimerkiksi ythsn käynneistä mitkä ovat tähän asti pitäneet sisällään vain yliopistoissa opiskelevat noin kymmenen prosenttia eli joka kymmenes käynti on liittynyt erilaisiin mielenterveysongelmiin ja varmasti sama tarve on myös monilla meidän

tämä uudistus on itse asiassa aika lailla historiallinen hallitus ja tämän myötä myös nyt eduskunta tunnistavat ja tunnustavat siis korkeakouluopiskelijoiden yhtäläiset oikeudet ja tarpeet terveyspalveluihin tämä on ollut aika pitkäaikainen opiskelijajärjestöiden yhteinen tavoite

uutta työntekijää vastaamaan tästä hyvästä laadukkaasta ja yhdenvertaisesta opiskelijaterveydenhuollosta tulevaisuudessa jatkossakin toisen asteen opiskelijoiden terveydenhuolto on siis kuntien vastuulla ja toivottavasti tulevaisuudessa sitten maakuntien vastuulla eli laajempia hartioita tarvitaan sinnekin takaamaan se että myös nämä toisella asteella opiskelevat ammattikoululaiset ja lukiolaiset saavat

arvoisa puhemies on hyvä asia että yths palvelut laajennetaan nyt

myös ammattikorkeakouluopiskelijoille kuitenkin minulla on pieni huoli liittyen tähän palveluvalikoiman supistumiseen aivan kuten tässä mietinnössä todetaan yths on aikaisemmin tarjonnut esimerkiksi gynekologipalveluita vaikka terveydenhuoltolaki ei sitä siihen velvoita eikä sitä tässä lakiesityksessä ythsn palveluksi esitetä myös valiokunta nostaa esille huolen siitä ja tarpeen seurata sitä miten näiden palveluiden poisjääminen vaikuttaa opiskeluterveydenhuollon palveluiden riittävyyteen ja palveluketjujen toimivuuteen itse olen kyllä hieman huolissani

rajautumisesta yths toiminnan ulkopuolelle kuitenkin suuri osa korkeakouluopiskelijoista on nuoria naisia joille gynekologipalvelut ovat äärimmäisen tärkeitä ja kysymys kuuluu että jos perusterveydenhuolto muuten on tuolla ythsssä mutta gynekologille pitää sitten mennä sinne kunnan palveluiden puolelle niin tuleeko mentyä silloin kun pitäisi mennä ja tuleeko silloin seksuaaliterveyden palvelut tyydytettyä sillä tavalla kuin tarvetta on

gynekologiapalveluiden saaminen heikenny arvoisa puhemies toinen keskeinen kysymys ovat nämä mielenterveyden palvelut aivan kuten mietinnössä todetaan mielenterveyden ongelmat on yksi suurimmista opiskelijoiden terveysongelmista ne ovat valtava ongelma aivan liian moni niistä kärsii meidän täytyy kehittää meidän koulutusjärjestelmäämme ja yhteiskuntaamme niin että ne tukevat mielenterveyden hyvinvointia edistävät mielenterveyttä mutta sen lisäksi me tarvitsemme saumattomia sujuvia ja helposti saavutettavia matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita

arvoisa rouva puhemies täällä joku puhuja jo aikaisemmin luonnehti että tämä on lähes historiallinen päätös ja varmasti on historiallinen päätös täytyy sanoa että kun viime viikkoina ja päivinä on aina toisinaan herännyt keskustelua siitä kykeneekö meidän poliittinen järjestelmämme ja parlamentarismi ja tämä talo tekemään päätöksiä ja viemään tavallisille ihmisille tärkeitä uudistuksia eteenpäin niin kyllä tämä päivä ja tämän yths lain ja ythsn palveluitten laajentaminen myös ammattikorkeakouluopiskelijoille on niitä asioita mitkä taas antavat nuorelle polvelle opiskelijoille ja nuorille sukupolville uskoa siihen että eduskuntapuolueet ja hallitus pystyvät välttämättömiä hienoja uudistuksia toteuttamaan tämähän on ollut vuosia kestänyt aika räikeäkin tasa arvo ja yhdenvertaisuusepäkohta että kun korkeakoulussa ollaan niin tiedekorkeakouluissa olevilla yliopisto opiskelijoilla on ollut erinomainen yths järjestelmä ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto on ollut paljon hajanaisemmalla kentällä nyt tämä epätasa arvoasia korjataan ja tämä on todella iso asia meidän meidän nuorille sukupolvillemme ja parantaa varmasti myös meidän kansanterveyttä ja parantaa ja ennen kaikkea ehkäisee niitä terveysongelmia joita täällä on lueteltu joita opiskelijapolvella on toivon todella niin kuin täällä keskustelussa nousi esille että myös toisen asteen opiskelijoiden terveydenhuoltoon nyt sitten seuraavaksi kiinnitetään huomiota myös sote uudistuksen toteutumisen yhteydessä ja sen jälkeen että sekin saadaan yhtä laadukkaalle tasolle arvoisa puhemies en voi olla sanomatta että tämä tuntuu myös henkilökohtaisesti tosi hyvältä koska itsekin olen näitä nuorisopolitiikan ja opiskelijapolitiikan kentillä kentillä

on voitto myös demokratialle ja tälle perinteiselle edustukselliselle systeemille mikä meillä on

arvoisa rouva puhemies tässä voi vain yhtyä kollegoihin jotka ovat kiitelleet tätä esitystä ja erityisesti sitä että tätä ei niitattu yhteen muun sote maku paketin kanssa vaan katsottiin että tämä viedään joka tapauksessa eteenpäin haluan myöskin esittää kiitokset opiskelijajärjestöille niin sylille kuin samokille siitä työstä mitä he vuosia ovat tämän asian kanssa tehneet muistan ensimmäisellä eduskuntakaudellani vuonna kaksituhattakolme kun samokin sosiaalipoliittinen sihteeri tuli kertomaan tästä asiasta ja sanoi että tämä on aika

he sitten sairastuvat niin heidän on tosi vaikea päästä minkäänlaisen terveydenhuollon piiriin siihen aikaan kaksituhatta luvun alussa oli vielä kunnilla sellainen käytäntö että ne hyvin nihkeästi ottivat uusia kuntalaisia ainakaan opiskelijoita ja monen opiskelijan tilanne oli tosi hankala että jos sairastui siellä opiskelupaikkakunnalla niin sitten sinne kotipaikkakunnalle olisi pitänyt lähteä hakemaan terveydenhoitoa kyllä se tuntui siltä että he ihmisryhmänä olivat tosi kummallinen väliinputoaja

tämän asian kohdalla että nyt sitten vihdoin viimein viimein toteutuu tietysti niin kuin täällä jotkut ovat jo puhuneet sitten täytyy miettiä miten tulevaisuudessa pystytään laajentamaan miettimään sitten sitten yhtä lailla lukio opiskelijoita ja myöskin ammatillisen koulutuksen opiskelijoita ja toki täytyy miettiä miten pystytään varmistumaan että tulevaisuudessa myöskin opiskelijaterveydenhuolto on laadukasta ja että se on kattavaa esimerkiksi nämä nuorten mielenterveyspalvelut ovat sen tyyppisiä joista tiedämme että jo tällä hetkellä niihin on vaikeuksia päästä ja saada sitä hoitoa ajallaan ja ennen kaikkea että niissä pitäisi ennaltaehkäisevästi päästä liikenteeseen nämä ovat äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä nuorten kohdalla sellaisia kysymyksiä joissa

esimerkiksi ei käy niin että että opinnot jossakin vaiheessa keskeytyvät näitten muitten syitten tähden terveydentilaan liittyvien syitten tähden siinä mielessä meidän on sitten pidettävä huolta myöskin näistä ythsn resursseista niin kuin täällä moni on todennut äärimmäisen hyvä ja kannatettava asia että tämä saatiin sitten vihdoin tämän tämän eduskunnan aikana maaliin

arvoisa puhemies käsillä on esitys josta voi olla todella iloinen etenkin siitä että tämä yksimielisesti etenee eduskunnassa kyse on tosiaan asiasta jota jo yli kymmenen vuotta sitten opiskelija aktiiveina ajoimme olin myös itse sosiaalipoliittisena vastaavana omassa ylioppilaskunnassani ja halusimme kyllä tätä viedä yhteisesti eteenpäin että saadaan tasa arvoiset palvelut kaikille korkeakouluopiskelijoille tämän palvelun piiriinhän niin alempaa kuin ylempää korkeakoulututkintoa yliopistossa opiskelevat ammattikorkeakoulututkintoa ja ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevat myös poliisiammattikorkeakoulussa opiskelevat ja maanpuolustuskorkeakoulun siviiliopiskelijat eli laajenee hyvinkin tämä joukko erityisen tärkeää on se että kun opiskelijat maksavat tämän pakollisen terveydenhoitomaksun terveydenhoitomaksun ja valtio sitten kustantaa tämän lopun näistä palveluista niin opiskelijoilta ei tulla perimään muita käyntimaksuja tai asiakasmaksuja palvelujen käytöstä tämä on todella selkeyttävä ja tasa arvoinen asia se mikä on tietysti hienoa on että näitä palvelupisteitä nyt sitten laajenee erityisesti ammattikorkeakoulupaikkakunnille että nämä palvelut ovat sitten saatavilla asuinpaikasta riippumatta opiskelijoille mikä on myös tärkeää niin opiskelijat edelleen muiden asukkaiden tavoin voivat käyttää maakunnan yleisiä terveyspalveluja ja kiireellisen hoidon palveluja jatkossa niin päivystyspalveluja kuin sosiaalipalveluita tietysti myös tätä valinnanvapautta opiskelijat sitten myös voivat samalla tavalla käyttää kuin muutkin maakunnan asukkaat ei ole tuloista kiinni köyhäkin voi valita se on tärkeä arvo ja tasa arvoa edistävä uudistuksen piiriin tulee se kaksisataaviisikymmentätuhatta opiskelijaa ja tosiaan uusia työpaikkoja tätäkin kautta syntyy erittäin tärkeä uudistus kiitos sipilän hallitukselle ja ministeri saarikolle

arvoisa puhemies kuten edellä on todettu todella hieno päivä yhdenvertaisuus ja tasa arvo lisääntyvät nyt ammattikorkeakouluopiskelijat saavat samanlaiset palvelut kuin tähän asti ovat saaneet yliopisto opiskelijat voi vain ihmetellä miksi näin on ollut mutta tämä on asia jota on yritetty pitkään korjata jos historiaa muistelen niin tässähän on monta yritystä taustalla jotka ovat sitten johonkin kohtaan aina kaatuneet ja onneksi nyt tällä porukalla saamme vietyä tämän asian eteenpäin tosi ylpeä voi olla siitä joukkueesta joka on ollut tällaisen esityksen tekemässä lopultakin pitkään odotettu uudistus etenee se mikä on saatesanoina ehkä hyvä muistaa vielä tässä on se että ammattikorkeakoulujen terveydenhuoltopalveluthan eivät ole kaikilla paikkakunnilla olleet huonoja tähän saakka vaan on paljon esimerkkejä esimerkiksi tuolta kotikonnuiltani kokkolasta missä palvelut ovat olleet erittäin hyviä niihin on oltu kaikkien tutkimusten mukaan tyytyväisiä nyt kun yths järjestelmä sitten tulee myöskin osaksi ammattikorkeakoulua on tärkeää että eri puolilla suomea myös siellä missä kampukset ovat vähän pienempiä ja tuolla haja asutusalueilla pystytään turvaamaan se nykyinen palvelutaso eli järjestelmän ratkaisujen täytyy sitten ythsn osalta olla joustavia ja sen kaltaisia että koko suomessa pystytään hyvät palvelut kaikille opiskelijoille yhdenvertaisesti takaamaan

arvoisa puhemies tämä on todella historiallinen päivä ja historiallinen päätös ja on erittäin hieno asia että nyt ythsn palvelut laajenevat myös ammattikorkeakouluopiskelijoille se on erityisen hienoa nyt niiden opiskelijoiden kannalta jotka sitten pääsevät tulevaisuudessa näiden palveluiden piiriin mutta tämä on myös erittäin hieno osoitus siitä että ne sadat ja sadat opiskelija aktiivit jotka tätä vuosien saatossa ovat omalla toiminnallaan edistäneet saavat myös palkinnon omalle vaikuttamistoiminnalleen monia heistä myös tässä salissa tänä päivänä on se osoittaa että opiskelija ja ylipäätänsä nuorisoliike kykenee myös vaikuttamaan politiikkaan ja kykenee saamaan tuloksia aikaan ja vaikka tämä tällainen maratonlaji onkin niin kyllä lopussa sitten kiitos seisoo arvoisa puhemies tästä asiasta todella voi antaa kiitokset hallitukselle ja myös totta kai sille parlamentaariselle yhteistyölle jota tämän asian eteenpäinviemiseksi on tehty viime kaudellahan olivat nämä pilotoinnit jotka jo osoittivat sen että ammattikorkeakouluopiskelijat kun pääsevät näiden palveluiden piiriin myös niitä mielellään käyttävät ja että ne palvelut myös toimivat erittäin hyvin

kyllä hyvä jatkaa näiden muidenkin erojen poistamisen osalta meillä edelleen on eroja opiskelijoiden osalta siinä opiskeleeko yliopistossa vai ammattikorkeakoulussa liittyen vaikkapa opiskelijajärjestöjen jäsenyyskysymyksiin ja olisi toivottavaa että tulevaisuudessa pääsisimme siihen tilanteeseen että kaikki olisivat samalla viivalla mutta arvoisa puhemies tätä päätöstä voi lämpimästi kiittää

arvoisa puhemies on erinomaista että kaikki korkeakouluopiskelijat pääsevät tämän hyvän päätöksen myötä ythsn terveyspalvelujen piiriin kyseessä on opiskelijaliikkeen pitkäaikainen tavoite joka nyt vihdoin toteutuu ja toteutetaan se on itsellenikin pitkältä ajalta tuttu kun aikoinaan jo opiskelijana olin tätä asiaa ajamassa osoitus nykyisten nykyisten opiskelija aktiivien hyvästä ja tuloksekkaasta vaikuttamistyöstä arvoisa puhemies suomen tulevaisuus riippuu aivan korostetusti siitä miten nuorilla ja opiskelijoilla menee on todella tärkeää että nyt kaikki korkeakouluopiskelijat pääsevät ythsn terveyspalvelujen piiriin ja tärkeää on myös se että opiskelijoille tarjotaan laadukasta palvelua matalalla kynnyksellä ja ongelmia ennaltaehkäisevään suuntaan painottaen kiitos hallitukselle hyvän asian toteuttamisesta toteuttamisesta tätä päätöstä voi lämpimästi tukea ja kannattaa
meillä on täällä vielä neljä puheenvuoroa ja neljä minuuttia aikaa mutta yritetään muuten jää ensi viikkoon
arvoisa rouva puhemies yritän olla kollegiaalinen ja siis säästää tästä ajasta myös muille edustajille vielä koska tämähän ei varmastikaan tätä salia jaa vaan ennen kaikkea yhdistää kuten täällä on tullut esille meitä on myös monia opiskelijaliikkeen entisiä veteraaneja jotka olemme tätä omalla opiskelijaurallamme edistäneet ja sikäli on hirvittävän hienoa saada

pa rantaa korkeakouluopiskelijoiden yhdenvertaisuutta ja mahdollistaa ammattikorkeakouluopiskelijoille ne samat hyvät ythsn palvelut joiden piirissä yliopisto opiskelijat ovat tietenkin huoli jää edelleenkin toisen asteen opiskelijoista joiden kannalta esimerkiksi se kuuluisa sote uudistus olisi hirvittävän tärkeä on hyvin toimivia kuntia ja palveluita mutta sitten valitettavasti ythsään verrattuna kaikkialla ei läheskään niin hyvää palvelutarjontaa ole tämä laajentaa toki myös niiden paikkakuntien lukumäärää missä korkea asteen opiskelijat saavat näitä palveluita kyllä aika merkittävä on myös se käyntimaksuttomuus korkeakouluopiskelijat maksavat vain terveydenhuoltomaksun aina lukuvuoden alussa hieno hieno saavutus ja hyvä uudistus ja kiitos siitä keskustajohtoiselle
arvoisa rouva puhemies vanhana sosiaalipoliittisena vastaavana suomen ylioppilaskuntien liitossa ja helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa ja kokoomusopiskelijoiden puheenjohtajana hyvin muistan kuinka pitkään me olemme tätä tavoitelleet ja olen todella iloinen tästä

arvoisa rouva puhemies yhdyn siihen joukkoon joka kiittää lämpimästi tästä esityksestä ja sen viemisestä nyt sitten maaliin me voimme sen tehdä kun edellisen kerran perustuslakivaliokunta käsitteli tätä lakiesitystä se kieltäytyi hyväksymästä sitä että ammattikorkeakoulujen opiskelijat saisivat saman oikeuden kuin ylioppilaskuntien edustajatkin ja yliopistossa opiskelevat nyt vettä on virrannut joessa ja tämä päätös on saatu näin pitkälle että tasa arvo ja perustuslainmukaisuus tässä nimenomaisessa asiassa voidaan toteuttaa se on erittäin tärkeä ammattikorkeakoulujen opiskelijoille jotka ovat joutuneet tähän saakka hakemaan palveluita omista kunnistaan kuten tunnettua sosiaali ja terveyspalvelut eivät ole samanarvoisia kaikissa kunnissa tämä yths päätös tulee nyt korjaamaan ratkaisevalla tavalla sen että kaikki saavat tasa arvoisesti kaikki opiskelijat korkeakouluissa

arvoisa puhemies on hyvin tärkeä päätös että opiskelijoiden terveydenhuolto nyt laajenee ammattikorkeakouluopiskelijoille opiskelijajärjestöt ovat tehneet tässä vuosien työn haluan kiittää syliä syliä

edustaja sarkkinen puhui hyvällä tavalla siitä että palvelukokonaisuuden laajuudesta on pidettävä huoli ja että gynekologipalveluja on riittävästi saatavilla haluan nostaa esiin myös mielenterveyspalvelut monella nuorella opiskelijalla on tarvetta terapiapalveluille tarvetta nopealle matalan kynnyksen kohtaamiselle mielenterveyden